Arvoisa puhemies, lapset voivat hyvin, kun vanhemmat voivat hyvin.

Mitä EU voisi tehdä edistääkseen hyvää, tasapainoista ja rauhallista perhe elämää?

Se sisältää lukuisia kannatettavia aloitteita, jotka tukevat perhe ja työelämän yhteensovittamista.

Edelleenkään miehet eivät käytä kuin murto osan niistä vanhempainvapaista, joihin heillä olisi oikeus. Olen sitä mieltä, että tähän pitäisi saada muutosta.